Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen Füle, kiitoksia mielenkiintoisesta avauksesta ja siitä optimismista, joka liittyy sekä arktiseen politiikkaan että myös Euroopan unionin Arktisen neuvoston mahdolliseen pysyvän tarkkailijan asemaan. On oikeastaan hieno asia, että arktisesta alueesta ei ole tullut sellaista Eldoradoa kuin vielä pari vuotta sitten ajateltiin, että eri maat ryntäävät mineraalien, kaasun ja öljyn perään. Arktisen alueen luonnonvarojen hyödyntäminen on osoittautunut huomattavasti vaikeammaksi kuin aluksi kuviteltiin, esim. Shell on jo luopunut poraamisesta juuri sen takia, että olosuhteet ovat niin kovat. Tämä on itse asiassa hyvä asia, koska nyt on enemmän aikaa kuin kuviteltiin alueen kestävään ja rauhalliseen hyödyntämiseen sekä siellä olevien ihmisten oikeuksien kunnioittamiseen.

Arktinen alue ei todellakaan ole pelkkää vettä, se on itsenäisten valtioiden aluetta, ja se on aluetta, jossa on paikallisia ihmisiä ja erityisesti alkuperäiskansoja. Voi hyvin ajatella, että tämä sukupolvi voisi olla se ensimmäinen, joka oikeasti ottaa alkuperäiskansojen intressit ja oikeudet huomioon. Vastikään minua haastatteli saamelaisten television edustaja saamelaisethan ovat yksi pohjoinen alkuperäiskansa ja he kysyivät, että mitä se Euroopan unioni tarkoittaa meille?

Minusta nämä ovat erittäin relevantteja kysymyksiä, ja yksi vastaus tähän on se, että aivan kuten komission jäsen sanoi, on voimakas tahto siihen, että Rovaniemelle perustetaan Arktisen informaation keskus, ja juuri tämä saattaisi olla se, joka keräisi tietoja ja yhdistäisi arktiseen politiikkaan myös alkuperäiskansat. Arktinen alue on jopa erinomainen esimerkki siitä, että kansainvälisillä sopimuksilla on pystytty todellakin alueen rauhaa ja kestävää kehitystä jo nyt hillitsemään. Todella hyvä esimerkki yhteistyövoimasta on Norjan ja Venäjän vuonna 2010 tekemä sopimus, jolla ratkaistiin pitkään kestäneet riidat Barentsin alueella. Tämä on myös esimerkki Arktisen neuvoston merkityksestä, että se on pystynyt edesauttamaan tällaisia sopimuksia.

ja Pohjoisen ulottuvuuden ikään kuin sateenvarjon alle.

yhdistämistä, erityisesti kuljetuksen ja logistiikan alueella. Olisi vielä tärkeää saada tietää, miten komissio todella aikoo yhdistää Pohjoisen ulottuvuuden tähän arktiseen politiikkaan, ja vielä enemmän aikataulua siitä, milloin Euroopan unionin arktinen strategia tehdään. Se on ollut pitkän aikaa jo rakenteilla, ja nyt on aika todellakin jo saada konkreettisia tuloksia. Kiitoksia komission jäsenelle näistä tutkimusnäkökulmista ja siitä kuinka paljon Euroopan unioni panostaa, ja juuri tällä panostuksella on mahdollista sitten perustella vielä enemmän Euroopan unionin Arktisen neuvoston pysyvää tarkkailijajäsenyyttä.